lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

oikeudeton katseleminen tai kuvaaminen kotirauhan suojaamassa paikassa muussa vastaavassa paikassa tai yleisöltä suljetussa paikassa on rangaistavaa edustaja voinko

äänenvoimakkuus ilmeisesti vähän vaimentunut mutta koetetaan uudestaan vedänkö alusta tuskinpa löytyy koneistosta tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden kaksituhatta jälkeen teknisten välineiden laatu on parantunut huomattavasti kameroiden koko on pienentynyt tiedonsiirto esimerkiksi kuvien lähettäminen langattomasti sähköpostin älypuhelimen tai netin kautta on yksinkertaistunut tullut edullisemmaksi tämä asettaa haasteet aivan uudelle tasolle ja siksi lakia on ehdottomasti päivitettävä vastaamaan nykytilannetta tällä hetkellä esimerkiksi minulla on kotona kello millä voi kuvata videota nauhoittaa ostin sen lentokoneesta se maksoi muistaakseni alle kaksisataa euroa ja on aivan huippulaatua yleisimpiä salakatseluun soveltuvia laitteita ovat tavalliset kamerat puhelimien kamerat kiikarit ja videokamerat kuvaaminen voi olla valokuvaamisen kaltaista tietyn hetken kuvaamista jatkuvaa videokameralla kuvaamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa kuvaamisen tuloksena ei kuitenkaan tarvitse välittömästi syntyä kuvaa tai sen negatiivia vaan tarkoitettua kuvaamista voi olla kaikkien sellaisten tekniikoiden käyttäminen joilla informaatiota tallennetaan tai siirretään tallennettavaksi niin että se voidaan myöhemmin saattaa kuvan muotoon nykyään kuka tahansa pystyy hankkimaan laadukasta kuvaa ja ääntä lähettävän laitteen kaupasta tai internetin kautta hyvinkin edullisesti lisäksi markkinoille on tullut niin kutsuttuja kuvauskoptereita joiden operoiminen ei tällä hetkellä edellytä oikeastaan minkäännäköisiä erityisiä taitoja ne ovat hyvin yksinkertaisia poliisin tulee entistä enemmän salakatselutapauksia tapaukset liittyvät useimmiten rikolliseen toimintaan parisuhderiitoihin tai naapurien välisiin kiistoihin nykylainsäädännöllä salakatselun maksimirangaistus on yksi vuosi vankeutta ongelmallista on että maksimirangaistuksesta eli yhdestä vuodesta johtuen rikoksen vanhenemisaika on vain kaksi vuotta teon suorittamisesta rikoksen tullessa poliisin tietoon se on useimmiten vanhentunut materiaalia on saatettu levittää netissä tai jossakin muualla materiaalin levittämisestä voidaan edelleen rangaista mutta niin kutsuttu alkurikos on jo vanhentunut asianomistajan ja uhrin oikeusturvan kannalta näin nopea rikoksen vanheneminen ei ole kohtuullista siksi on tarpeellista muuttaa säännöstä rangaistusmaksimin osalta vuodesta puoleentoista vuoteen ja siten jatkaa rikoksen vanhenemisaikaa viiteen vuoteen mikä antaisi esitutkintaviranomaiselle paremman mahdollisuuden selvittää rikos pidempi rikoksen vanhenemisaika parantaa asianomistajan oikeusturvaa siis huomattavasti näitä tietoja esimerkiksi ihan helsingin rikospoliisin tutkijoilta rikoslain salakatselua koskevalla säännöksellä suojataan lähtökohtaisesti yksilön ihmisen perusoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyttä parisuhderiidoissa teon motiivina on usein kosto esimerkiksi eroaikomuksista jos salakuvaamista on tehty seksuaalisessa tarkoituksessa on materiaali erityisen arkaluonteista julkaisuja on käytännössä mahdotonta poistaa netistä jos ne on laitettu levitykseen uhreille salakatselumateriaali ja teon kohteeksi joutuminen syvästi traumatisoivia yksityiselämää koskeva tieto voidaan levittää lukuisten ihmisten saataville esimerkiksi nettiin salakuvaaminen voi siis aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä loukatulle ja usein uhri tuntee suurta häpeää someaika tuo salakuvaamiseen uusia ulottuvuuksia on ollut tapauksia joissa uhrin tietokone on otettu haittaohjelmien avulla haltuun ja sen jälkeen on kuvattu häntä web kameran kautta salaa niin kutsutuissa sextortion tapauksissa tyypillisesti valeprofiililla esiintyvä nainen houkuttelee miehen kameran eteen houkuttimenaan niin sanottu nettiseksi sen jälkeen hän tallentaa tilanteen ja kiristää henkilöä tallenteen julkaisulla melko uutena raadollisena ilmiönä rikoksen kuten raiskauksen tai pahoinpitelyn kuvaaminen rikollisten toimesta ja videon levittäminen netissä tai jossakin tietyssä yhteisössä esimerkiksi yhteisössä esimerkiksi koulussa tässä tapauksessa uhrin toipuminen alkuperäisestä rikoksesta usein viivästyy koska materiaali on saattanut levitä laajalti ja hän joutuu kohtaamaan tapahtumat yhä uudelleen eikä ehkä koskaan pääse toipumaan koko elämänsä aikana erityisen vakavina pidän tapauksia joissa rikoksen uhriksi on joutunut alaikäinen ja materiaali leviää netissä eräässä tapauksessa henkilö oli haittaohjelman avulla kaapannut koneita ja kuvannut useita lapsia heidän kotikoneidensa kautta vahinko voi olla luonteeltaan tietysti myös taloudellista muun muassa menetettyjä elinkeinotuloja mutta se voi olla myös aineetonta kuten arvostetun luottamustehtävän menettäminen tai tärkeiden ihmissuhteiden katkeaminen usein tavoitteena on kohteen halventaminen tahallisesti salakatselun säätämisellä rangaistavaksi teoksi on pyritty suojaamaan suomen perustuslaissa säädettyä perusoikeutta jonka mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu tavoitteena on myös turvata euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa säädettyä jokaiselle kuuluvaa oikeutta nauttia yksityiselämään kohdistuvaa kunnioitusta siksi toivonkin että lakialoite saa tukea uskon kaikkien tässä salissa ymmärtävän päivityksen tarpeen ja tärkeyden parantaa jokaisen ihmisen perusoikeutta turvalliseen yksityiselämään kiitoksia

arvoisa herra puhemies meillä on säädetty varsin hyvin salakatselusta salakuuntelusta ja kirjesalaisuudesta mutta tekniikan kehityksen vauhdissa ei lainsäädäntömme ole tällä vuosituhannella enää jääty taakse ja etumatka näyttää vain venyvän ollaan vähän samanlaisessa tilassa kuin huumepuolella uusia muuntohuumeita kehitellään niin nopeasti ettei asetukseen ehditä niitä edes merkitä näin on käymässä myös salakatseluun kuunteluun kuvaamiseen nauhoittamiseen ja myös muuhun urkintaan soveltuvien elektronisten laitteiden kanssa laitteita voidaan ohjata kaukaa tällaiset dronet voivat pörrätä ilmassa edetä maalla tai vedessä niitä voidaan naamioida ja sijoittaa myös kiinteisiin kohteisiin tästä esimerkkinä vaikkapa riistakamera kuvaa ja ääntä ne lähettävät automaattisesti jokainen dronea haluava voi ostaa niitä varsin halvalla vaikka verkkokaupasta osa ostajista käyttää välineitään rikolliseen tarkoitukseen tarkoituksella taikka ymmärtämättömyyttään salaa saadulla tiedolla voidaan vahingoittaa lähes ketä tahansa joko taloudellisesti taikka henkisesti molemmissa tapauksissa seuraukset voivat olla varsin vakavia tällaisten rikosten tutkinta on vaikeaa ja työlästä koska itse rikollinen teko ja sen seuraukset saattavat ilmetä asianomistajalle vasta vuoden tai parin kuluttua nykylainsäädännön rangaistusmaksimi on jäänyt ajasta jälkeen se on vaatimaton ja se vaikuttaa myös rikoksen

vanhenemisaika on nykyisellään vain kaksi vuotta kun yleensä talousrikoksissa se on viisi vuotta lakiesityksen ydin on se että nykyistä rikoslain kahdenkymmenenneljän luvun kuudetta pykälää muutetaan niin että rikoksen tehnyt voidaan tuomita vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi tällöin rikoksen vanhenemisaika kohoaa viiteen vuoteen se antaa merkittävästi lisäaikaa rikoksen selvittämiseksi arvoisa herra puhemies kannatan edustaja raatikaisen tekemää erinomaista lakialoitetta

arvoisa puheenjohtaja kiitän perussuomalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja ja rikosylikonstaapeli raatikaista erittäin hyvästä lakialoitteesta tästäkin huomaa kuinka paljon meillä on tälläkin hetkellä rikoslaissa asioita jotka pitäisi saada ajanmukaiseen tarkisteluun ja niistä on täältä eduskunnasta

pystyttäisiin tutkimaankin niin rangaistukset ovat liian lieviä on eduskunnan tehtävä muuttaa sitä rangaistuskäytäntöä tuomioistuimilla on kun he määräävät tuomioitaan tietty yhtenäinen rangaistuskäytäntö jonka viime kädessä korkein oikeus linjaa ja jos me haluamme että ne rangaistukset nousevat niin meidän on nostettava sitä alarajaa en en oikein tiedä miksi miksi tämä tämä ei etene tämä hanke koska tästä ollaan puhuttu jo monta monta vuotta erityisesti lapsia koskevissa koskevissa rikoksissa seksuaalisuuteen liittyvissä kuvien levittämisessä missä tahansa muussa minun täytyy kertoa ihan henkilökohtainen tapahtuma tältä kesältä istuin kotona kotona pihalla ja katselin siinä kun semmoinen kuvauskopteri meni siinä yläpuolella en ollenkaan nyt epäillyt että hän nyt on minusta niin kiinnostunut varmaan joku treenaili tätä kopteriaan mutta tässä mietin että jos puhun mieheni kanssa

hyvinkin henkilökohtaisen elämän asioita niin siinä jos on hyvät kuuntelulaitteet niin luenko minä niitä äkkiä joistakin lehdistä on hyvin vaikeita asioita mistä ihmiset haluavat puhua kahden kesken yksi ratkaisu tietysti olisi että me enemmän siirtyisimme semmoiseen rangaistuskäytäntöön että se vanheneminen alkaa siitä kun se seuraus tulee henkilön tietoon kiitos mika raatikainen kannatan aloitetta

arvoisa herra puhemies täytyy edustaja raatikaiselle jälleen kerran antaa antaa kiitosta hänellä on laaja kokemus siviilityönsä kautta näistä kysymyksistä missä erilaisia rikoksia syntyy ja tämä salakatselu on tänä päivänä kyllä räjähdysmäisesti lisääntynyt juuri sillä tavalla mitä edustaja raatikainen omassa esittelypuheenvuorossaan esille toi tällä viikolla uutisoitiin kuinka etelä koreassa julkiset wc tilat useampi kerta päivässä täytyy tarkistaa kun sinne laitetaan tällaisia kameroita joiden joiden materiaalia sitten jaetaan jaetaan sairaaseen käyttöön edustaja raatikaisen esitykset ovat hyviä salakatselun säännösten tiukentamiseksi ja rangaistavaksi tekemiseksi koulukiusaaminen erilaiset kiristämiset ja tämäntyyppiset kysymykset tulevat esille sitten oma asiansa on tietysti se että meillä on paljon ihan laillista kuvaamista ja silloinkin olisi tarpeellista vahvistaa kylttien ja siitä tiedottamisen määrää tänä päivänä esimerkiksi valvontakameroita riistakameroita ja tämäntyyppisiä on paljon ja ja ne tulevat olemaan ehkä myös hivenen vastaavanlaisessa tilanteessa kuin kuin tällaisessa rikolliseen tarkoitukseen tehdyssä salakatselussa eli siinä saattaa ihminen vahingossa syyllistyä myös myös tietämättään tämäntyyppiseen tilanteeseen mutta sitten arvoisa puhemies oma kysymyksensä on hyvät tavat yleiset pelisäännöt pidin erittäin tervetulleena presidentti tarja halosen esille nostamaa huolta esimerkiksi yleisistä pukuhuoneista on sitten kyse urheilujoukkueen pukuhuoneista tai sitten yleisistä uimahalleista joista presidentti missä aika yleistä on että siellä on kännykät kädessä ja saattaa syntyä tämäntyyppisiä tilanteita tai sitten olen itse törmännyt muutamia kertoja siihen on on huolta kannettu siitä että urheiluseuroissa kuvia otetaan pukuhuoneista jopa meidän tv kanavienkin toimesta ja ja näissä kuvissa saattaa osa olla sellaisissa asusteissa että eivät ole ajatelleet että ne tulevat myös meidän tv katsojien tietoon toivoisin että itse kukin myös tv kanavat urheiluohjelmien tekijät kantaisi huolta tällaisesta yksityisyydestä että annetaan urheilijan laittaa pelivarusteet päälle ilman että se välitetään meille meille tvn katsojille me kyllä mieluummin katsomme sitä sitä peliä ja urheilusuoritusta sitten sitten siellä siellä kaukalon puolella tai nyrkkeilykehässä tai mistä onkin kyse

arvoisa puhemies samalla tavalla kuin tässä edustaja heinonen tukea täältä oikealta laidalta tälle lakialoitteelle edustaja raatikaisen lakialoite on kannatettava ja tuo äskeinen puheenvuoro minkä me kaikki kuulimme hyvin tiivistetysti siitä tämän hetken tilanteesta itse ajattelen tekniikan puolen ihmisenä että sitä miten meidän demokraattinen järjestelmämme pystyy tulevaisuudessa ja nytkin lainsäädännöllä ohjaamaan ja antamaan pelisääntöjä todellakin haastetaan tekniikan kehitys on valtavaa parikymmentä vuotta sitten ei välttämättä olisi kukaan kuvitellut että tämäntyyppisiä laitteita joita nykyään myydään muutamalla sadalla eurolla on niinkin pieninä ja ja niitä pystytään käyttämään niinkin tarkasti kuin tällä hetkellä voidaan eli miten tavallaan yhteiskunnan pelisääntöjen ajantasaistaminen ja päivittäminen toimivat ja miten myöskin sitten ihminen suhtautuu ja ja tekniikka kehittyy niin se on semmoinen kolmio jossa on myöskin demokratian mentävä aukko elikkä se että me ajantasaistamme nämä lainsäädännöt päivitämme vastaamaan tekniikan kehitystä on tärkeätä myöskin sillä ajatuksella että että se luo kansalaisille luottamusta siihen mikä on oikein mikä on väärin mitä ei saa tehdä ja mitä siitä myöskin sitten mahdollisesti rangaistusta tulee elikkä siinä mielessä hyvin kannatettava aloite tämmöisillä erilaisilla viestintävälineillä whatsappit sosiaalinen media voidaan nykyään niin nopeasti levittää voidaan kiristää tulee tapauksia seksuaalisesta häirinnästä joita tälläkin viikolla hesari toi ilmi meidän nuoristamme tosi moni on jo niitä kohdannut erilaisia tapauksia ja kiristystä joten tämä on tosi kannatettava aloite ja harmittelen tietenkin että en en siinä vaiheessa keväällä allekirjoittanut mutta suullinen kannatus asialle

arvoisa herra puhemies en nyt voi sanoa että täältä vasemmalta laidalta totean vain tässä että vasemmistolaisena kansanedustajana jari myllykoski tervehti ilolla sitä huomiota mikä tässä lakialoitteessa on minun mielestäni keskeistä ja tietysti tämä on tämmöinen henkilökohtainen arvostuksen osoitus siitä että

tässä ei ole kysymys siitä että edustaja raatikainen olisi niin kuin herännyt johonkin tämmöiseen kysymykseen vaan hän on kohdannut tämän ongelman omassa siviiliammatissaan ja sitä kautta ollut asiantuntija ja erittäin hyvin perusteli tässä lähetekeskustelussa niitä kantoja joita hän toi esille meillä on kotirauha tänäkin päivänä edustaja meri jos olisi sitten julkaistu sillä tavoin tai tuotu esille sitä prosessia mistä te olette keskustelleet siellä kotipihallanne niin se olisi jo tälläkin hetkellä tuomittavaa mutta tässä on juuri se erityisen tärkeä havainto että tätä aikaa selvittää tämä rikos tulee jatkaa ja se on minun mielestäni tavoitteena erittäin hyvä itse olen joskus kohdannut sen että linja autossa keskusteltuani puhelimessa edessä istuva henkilö on nauhoittanut sen minun puheluni silloin mennään sinne kuuntelemisen puolelle kun se on minun henkilökohtaista puhelimessa olevaa viestintääni sitä ei ole laillista julkaista eli rikos on syntynyt nythän ei ole tavallaan siitä kysymys etteikö olisi sitten näyttöä

varmasti televisiosta katselleet sen yhden nuoren naisen tarinan joka kertoi siitä kuinka tavallaan koko yhteisö on yhtä ihmistä vastaan ja voi kiusaamista ja ahdinkoa syventää ja syventää jatkuvasti meillä pitää olla välineitä ja edustaja heinonen oikein toi esiin että pitäisikö meillä olla julkisissa tiloissa myös jotakin sellaista missä ei kuitenkaan kuvata eli nyt toivon että tämä lakiesitys otetaan vakavasti huomioon ja syvennetään tätä keskustelua myös laajemmin siihen mikä yhteiskunnassa on yksilön omaa elämää vaikka se tapahtuisikin julkisissa tiloissa kyllä meillä pitää pystyä luottamaan siihen että manipulointia ei tapahdu vaalikentillä kun joku ihminen tulee kertomaan minulle henkilökohtaisesta asiastaan ja joku kuvaa sen siellä torilla ei olekaan siitä kysymys mitä minä olen vastannut hänelle vaan tämä henkilö on tuonut omia henkilökohtaisia asioitaan esille ja niitä ei pitäisi saada julkaista
arvoisa herra puhemies en voi väittää tuntevani tätä aihepiiriä juurikaan mutta edustaja raatikaisen esittelypuheenvuoro toi mielestäni hyvin esiin ne ongelmat jotka näihin asioihin liittyvät varmastikin on niin että kun teknologia on kehittynyt yhä pienemmillä kameroilla voidaan kuvata voidaan äänittää ja sitten on se verkko mihin kaikki voidaan levittää kaikkien katsottavaksi niin lainsäätäjä ei ole pysynyt perässä edustaja raatikaisen puheenvuoro vakuutti kyllä minut siitä että tämä mitä hän esittää on perusteltua sen lisäksi tässä on sitten tullut vielä aihepiiriin liittyen muitakin hyviä näkökohtia kuten edustaja heinosen puheenvuorossa täällä epäiltiin onko oikeusministeriö riittävästi noteerannut näitä haasteita ei varmasti riittävästi mutta haluan kuitenkin sen tuoda esiin että nyt kun meillä on oikeusministerinä kokoomuksen antti häkkänen niin nyt oikeusministeriössä on laitettu vauhtia tiettyihin rangaistusten koventamistarpeisiin ja niiden toteuttamiseen sellaisiin tarpeisiin joiden kohdalla ilmeisesti kaikki olemme sitä mieltä että rangaistusten koventaminen on paikallaan ja tästä haluan antaa ministeri häkkäselle tunnustusta kyse on esimerkiksi juuri täällä viitatusta lapsen lapsen joutumisesta törkeiden seksuaalirikosten kohteeksi ja usein myös naisten joutumisesta raiskauksen ja ja muiden törkeiden seksuaalirikosten kohteeksi uskallan sanoa että näissä asioissa olemme ilmeisesti kaikki ministerin aloitteiden tukena ja takana koska punavihreillä oikeusministerikausillahan opimme siihen että vankila ei paranna ketään ja rangaistusten koventaminen ei hyödynnä mitään mutta nyt olen ymmärtänyt että kuitenkin nuo seksuaalirikokset ovat sellaisia joista vihreätkin ovat sitä mieltä että kyllä se vankila sittenkin vähän auttaa ja rangaistusten koventaminen sittenkin niissä näköjään on paikallaan hyvä niin vielä pitää todeta että äskeisessä hallituksen budjettiriihessä laitettiin lisää varoja myös siihen että voidaan esimerkiksi ehdonalaiseen päässeiden vankien valvontaa tehostaa ja voidaan myös ensikertalaissääntöjä katsoa uudessa valossa eli kyllä tässä kriminaalipolitiikassa on mielestäni nyt hyvä viritys meneillään mitä kaikkea ehditään sitten tällä vaalikaudella vielä käsitellä se on sitten tietysti oma kysymyksensä mutta myös minä kiitän edustaja raatikaista siitä että hän on vahvasti ja hyvin asiantuntevasti tuonut esiin ne ongelmat jotka tähän aihepiiriin liittyvät
arvoisa puhemies kiitos edustaja raatikaiselle erittäin tärkeästä lakialoitteesta tosiaankin aika on muuttunut teknologian kehittymisen myötä siitä on paljon hyötyä sen me tiedämme kaikki mutta juuri tällaisiin ikäviin pahimmillaan jopa kammottaviin lieveilmiöihin meidän meidän tulisi kyllä puuttua ihmisen yksityisyys ja kunnia tärkeitä arvoja olen hyvin huolestunut siitä että esimerkiksi kunnianloukkausasioissa joita tapahtuu jatkuvasti nyt en muista häntä mielestäni hän oli helsingin yliopiston professori tai joku muu joka otti kantaa siihen samanaikaisesti kuitenkin oletetaan ihmisten toleranssin kasvavan tämä minun mielestäni heijastaa vain sitä että poliisilla ei ole resursseja tutkia tutkia asioita joita tulee massamäärin ja kuten kerroin ihmisille nämä arvot heidän oikeutensa yksityisyyteen ja kunniaan ovat kuitenkin tärkeitä kun nämä aiheuttavat ihmisille henkilökohtaisesti hyvin hyvin kovia traumoja niin kuin edustaja raatikainen raatikainen jo kuvasi niin näkisin että meidän lainsäätäjien kyllä pitää vastata tähän ihmisten hätään

arvoisa puhemies minä kun olen koulutukseltani lakimies niin innostuin vasemman laidan puheenvuorosta ja kävin kyllä ihan tarkistamassa sen kotirauhan rikkomisen ei ei se kyllä tähän salakatseluun käy se edellyttää että joku henkilö tunkeutuu fyysisesti minun kotiini tai sitten rikkoo kotirauhaani metelöimällä ja heittelemällä esineitä tai muuten ja siellä on vielä lyhyemmät vanhentumisajat se se ei tätä ongelmaa ratkaise vaan nimenomaan tämä pykälä koska tässä

oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamaa paikkaa nimenomaan tämä on se erityissäännös innostuin vain tästä nyt itsekin näin näin se meni tuossa edustaja zyskowicz otti puheeksi miten oikeusministeriössä on nyt toimittu ja näin näin ministeri häkkänen on luvannut mutta kovasti odotellaan nyt kun siitä on niin monta vuotta puhuttu milloin milloin milloin sitten toinen kysymys minkä kysyisin perustuslakivaliokunta on muutaman kerran pyytänyt toimenpiteitä siitä että tarkasteltaisiin oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien päällekkäisyyksiä myös juuri tuomioistuinten poliisin esitutkinnan ja tämäntyyppisten asioiden laillisuusvalvonnan ja päällekkäisyyksien katsomiseksi osaisivatko täällä kokoomuksen edustajat kertoa miten tämä etenee nyt kehuitte ministeri häkkästä mutta nyt perustuslakivaliokunnan kannanotto on ollut jo moneen kertaan painava painavampi ja painavampi milloinkahan sitä olisi tulossa